Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aseistettujen lennokkien käyttö on teknologian kehittymisen myötä kasvanut. Tämä on kiistatonta. Nykyisin monella armeijalla on kyky käyttää niitä eri sotilastoimiin. Useat tahot ovat ilmaisseet huolestumisensa aseistettujen lennokkien käytöstä ja niihin liittyvistä eettisistä ja laillisista ongelmista. En kuitenkaan pohjimmiltaan pidä lennokkien aiheuttamia haasteita mitenkään uusina tai vallankumouksellisina. Aseistettu lennokki on ase muiden joukossa ja on vaikea nähdä, miten sen tekemä isku eroaa periaatteellisesti tai moraalisesti esimerkiksi miehitetyn lentokoneen tekemästä iskusta, kunhan päätöksen tekee ihminen. Laittomat sotatoimet ovat laittomia riippumatta siitä, mitä aseita käytetään. Ne periaatteet ja arvot, joiden pohjalta päätökset aseellisesta voimankäytöstä tehdään, tulevat tietysti jatkossakin olemaan väittelyn ja analyysin kohteita.